Arvoisa puhemies, olen pahoillani ja valitan äänestyksen edellä tapahtunutta välikohtausta. Te toimitte aivan oikein. Euroopan unioni on luvannut laajentumismahdollisuuden Balkanin maille. Pidän sitä ainoana rauhan takeena siellä, kuten Martti Ahtisaarikin on todennut ennen minua. Komissio suosittelee jo toista vuotta peräkkäin jäsenyysneuvotteluiden aloittamista Makedonian kohdalla. Euroopan unioni ei saa paeta nimikiistan taakse Makedonian jäsenyysprosessissa. Muodolliset jäsenyysvaatimukset tulee tietenkin täyttää, ja uudistuksia on toteutettava. Makedonian nimikiista ei olisi ensimmäinen kerta, kun uusi jäsenvaltio tuo mukanaan ratkaisemattomia ongelmia. Meidän kaikkien on syytä siis katsoa peiliin. Miksi meidän tulisi kohdella Makedoniaa eriarvoisesti?